lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

ärade fru talman arvoisa rouva puhemies ahvenanmaan itsehallintolain pykälän muutos on jätetty lepäämään edellisellä vaalikaudella tämä on tehty sen takia että itsehallintolaki on niin kutsuttu lex specialis jota voidaan muuttaa vain perustuslain säätämisjärjestyksessä ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella kun uusi eduskuntakausi on nyt alkanut heräävät lepäämään jätetyt lakimuutokset jälleen eloon muutos on luonteeltaan ainoastaan lakitekninen ja sillä

salikeskustelut käytäväksi käytävällä jotta kuulemme tämän puheenvuoron
arvoisa puhemies

muutos merkitsisi sitä että itsehallintolaissa lukisi sen sijaan että tehtäviä jotka tulevat kilpailu ja kuluttajavirastolle hoitaisivat ahvenanmaan maakunnassa maakunnan viranomaiset muutoksella ei ole taloudellisia eikä hallinnollisia seurauksia ehdotus voitaneen hyväksyä nopeasti sen jälkeen kun se on käsitelty perustuslakivaliokunnassa

arvoisa puhemies kiitoksia esittelystä edustaja löfström tämä kysymys jos sen oikein hahmotan myöskin piirtyy niin että tämä esitys on sinänsä aika pieni tekninen muutos mutta kun samanaikaisesti on kuitenkin käynnissä myös laajempi kokonaisuudistus niin jää tietysti kysymään onko aihetta edetä osittaisuudistusten tietä vai pyrkiä ahvenanmaan itsehallinnollisen aseman määrittelyssä kokonaisvaltaisempaan käsittelyyn tämä on sen vuoksi mielenkiintoinen että ahvenanmaa on joissakin tapauksissa kukaties erinomainen esimerkki tarjota lisäarvoa euroopan sisälläkin niille jäätyneille tai konf liktissa oleville itsehallintoalueille jotka muodostavat turvallisuuden kannalta kriisipesäkkeenomaisia alueita ja jos ahvenanmaan tapausta voidaan käyttää itsehallinnon vahvistamiseen osana muiden valtioiden keskinäisten konfliktien alueita niin ahvenanmaan asia tältä osin on poikkeuksellisen mielenkiintoinen ja poliittisesti arvokas asia arvioitavaksi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies itsehallintolain muutoksen mukaan ehdotetaan että nykyinen verohyvitysjärjestelmä korvataan uudella verotasoitusjärjestelmällä nykyistä tasoitusjärjestelmää ehdotetaan muutettavaksi joustavammaksi ehdotus ei kuitenkaan tarkoita että mitään verotustoimivaltaa siirrettäisiin ahvenanmaalle siksi on tärkeää korostaa näin vaalikauden alussa että ahvenanmaalaiset maksavat täsmälleen samat verot valtiolle kuin muutkin suomalaiset näistä valtion veroista ahvenanmaa saa sitten takaisin tasoituksen jolla rahoitetaan julkisia palveluita joista itsehallintolain mukaan vastaa ahvenenmaalla maakunta ei valtio

ahvenanmaalle palautettavien verotulojen määrän nostaminen on jo pitkään ollut perusteltua sillä nykyinen järjestelmä on kaksikymmentäviisi vuotta vanha tämän järjestelmän voimaantulon jälkeen ahvenanmaan väestönkasvu on ollut kaksi kertaa nopeampaa kuin muualla maassa ja ahvenmaa on nyt prosentuaalisesti suurempi osa maan väestöstä kuin kaksikymmentäviisi vuotta sitten

vuoden ajan ehdotuksen mukaan tulevassa järjestelmässä huomioitaisiin muutokset ahvenanmaan väestömäärässä tämä on hyvä asia sillä nykyjärjestelmä on siltä osin ollut puutteellinen arvoisa puhemies ensin on kuitenkin korotettava perusrahoitusta jotta viimeisen kahdenkymmenen vuoden vuoden aikana tapahtunut historiallinen väestönkasvu otettaisiin huomioon esityksen mukaan ehdotus antaisi ahvenanmaalle kymmenen miljoonaa euroa lisää vuodessa mikä on perusteltua voimakkaasti kasvavan väestön takia suurempi väestömäärä tuottaa suurempia verotuloja valtiolle mutta lisää luonnollisesti myös maakunnan kustannuksia julkisten palvelujen järjestämiseksi on siis tärkeää että ahvenanmaa saa takaisin riittävän osuuden maksamistaan veroista kasvava ahvenanmaa tarvitsee myös lisäresursseja ongelma johon on tartuttava nyt on se että muutoksen laatiminen liittyy viime hallituskauden maakunta ja sote sekä sen rahoittamiseen tarkoituksena oli että uudistus olisi rahoitettu korotetulla valtionverolla josta ahvenanmaa olisi saanut enemmän takaisin koska uudistusta ei kuitenkaan toteutettu toteutettu ja tulevan sote uudistuksen rahoitus on vielä auki vaikuttaa se käytännössä sopimukseen ahvenanmaan perusrahoituksen korottamisesta kymmenellä miljoonalla eurolla siksi meidän on nyt pikaisesti varmistettava sopimuksen mukainen perusrahoituksen korotus riippumatta tulevan sote uudistuksen rahoitukseen liittyvistä ratkaisuista on myös tärkeää että itsehallintolakiin tehtävät muutokset eivät ole riippuvaisia muista uudistuksista näin on perustuslakivaliokuntakin hyvin selkeästi todennut

arvoisa puhemies täällä on paljon uusia kansanedustajia ja ja muillekin kertauksen vuoksi vuonna

oikeusministeriö perusti tämmöisen parlamentaarisen valmisteluryhmän uudistamaan ahvenanmaan itsehallintolainsäädäntöä olin itse mukana tässä ryhmässä viime kaudella ja me annoimme kesällä kaksituhattaseitsemäntoista komiteanmietinnön perussuomalaisten jäsenenä toin kannanotoissani esille että että yleisesti on rahoitusmallien muutoksia ne ovat näissä esimerkeissä palvelleet usein ahvenanmaata komiteassa ei tullut esille mitään sellaista että ahvenanmaa ei kykenisi nykyisellä rahoituksella hoitamaan sille kuuluvia tehtäviä kyse on perussuomalaisten näkemyksen mukaan enemmänkin siitä että ahvenanmaalla on koettu nykymalli epäoikeudenmukaiseksi ja katsottu että ahvenanmaan tulisi saada pitää kaikki kerätyt verot ja maksut ahvenanmaalla tämä on meidän näkemyksemme ahvenanmaan talous ei ole heikossa kunnossa vaan oikeastaan päinvastoin tätä tukee myös se että ahvenanmaan maakunta on velaton velaton kuten edustaja adlercreutz eräänä päivänä täällä huudahti siitä kun kotikunnassani hyvinkäällä tosiaan on sata

miljoonaa euroa velkaa ja meillä on meillä on vaikeuksia katsomme perussuomalaisissa näin että suomen talous on kokonaisuus ja kaikkien tulee jakaa vaikeat ja hyvät ajat tasapuolisesti tämä oli meidän viestimme sieltä komiteasta sitten kuitenkin kun tämä sosiaali ja terveysuudistus sote uudistus viime kaudella kaatui seinään vaikka kuinka monennen kerran ja ehkä olisi jo aika miettiä kannattaako sitä nykymaakuntamallia vain jatkaa sellaisenaan tästä syystä sitten hallitus toi eduskuntaan esityksen koska tämä muutti ahvenanmaan rahoitusmallia ja sen ideana oli alun perin hallituksen omienkin esitysten mukaan esitysten mukaan nämä ilmenevät täältä hallituksen esityksestä joka joka tässä on pohjana että kompensoidaan sen verran alemmalla tasolla että että ne kustannukset joita siitä sote uudistuksesta olisi ahvenanmaalle tullut olisi kompensoitu tämä kolme miljoonaa euroa no sitten kävi ilmi näistä asiakirjoista joista on joista on keskustelu julkisuudessakin tämän vuoden helmikuussa että ahvenanmaa ei suostunut tällaiseen oikeastaan valtioneuvosto sitten ilmeisesti ainakin joidenkin ministerien lausuntojen mukaan pakotettuna koska he halusivat viedä sote asiaa eteenpäin joutui suostumaan tähän ahvenanmaan ehdotukseen otan sitaatin

helmikuun kuudennelta päivältä on ministeri ministeri terhon esittämä ponsi joka alkaa näin hallituksen esitys ahvenanmaan itsehallintolain muuttamiseksi perustuu kokonaisuudistuksen valmistelun lisäksi oikeudelliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen ratkaista sote ja maakuntauudistukseen liittyvät

tässä on ollut ideana sote asioiden ratkaiseminen sote on kaatunut tälle rahoituksen nostamiselle ei ole tällä hetkellä mitään tarvetta ja kuten esimerkiksi edustaja kanerva minusta oivallisesti sanoi tässä on takana tämä kokonaisuudistus jossa komiteassa itsekin olen istunut tässä olisi tarkoituksenmukaista tehdä se kokonaisuudistus täällä on ollut joitakin puheenvuoroja että hyvin yhteisymmärryksessä tehtiin

tässä tulee nyt selkeästi sitten rahoitusperusteen muutos aivan aivan tästä edellisen kauden kauden sote uudistuksesta johtuen ja itse asiassa toivonkin nyt että ensinnäkin perustuslakivaliokunta mietintövaliokuntana hylkää tämän tämän esityksen tarpeettomana ja toiseksi pitäisi tehdä tämä kokonaisuudistus ja kuulla rauhassa kaikki partit tämä tehtiin nimenomaan silloisten ministereiden kertomusten mukaan sote uudistuksen eteenpäinviemiseksi niin sanotusti suostuttiin siihen

arvoisa puhemies minulla ei kyllä ole mitään muistikuvaa tällaisesta keskustelusta jossa perustuslakivaliokunta nimenomaan olisi todennut että että ministereiden puheenvuoroilla ei olisi merkitystä koska tämä on nimenomaan merkitty valtioneuvoston pöytäkirjaan en en muista tällaista keskustelua käyneeni missään yhteydessä toisaalta sitten taas hallitus toteaa itsekin tässä esityksessään itsehallintolain muutoksesta sivuilla yhdeksän viiva yksitoista että tässä on kysymys sote sote ratkaisusta itse jätin perustuslakivaliokunnan jäsenenä tästä eriävän mielipiteen ja me äänestimme salissa tästä en ainakaan löydä perustuslakivaliokunnan lausunnosta mistä kuitenkin ne perustuslakivaliokunnan kannanotot käyvät ilmi ilmi että että perustuslakivaliokunnassa olisi todettu jotakin tämänsuuntaista mitä löfström esittää lisäksi kuulemisissa ja lausunnoissa ahvenanmaan osalta kävi selkeästi esille se niin kuin useissa keskusteluissa on käynyt esille että kysymys on siitä että halutaan enemmän rahoitusta ahvenanmaalle tässä tässä poliittisessa tilanteessa me perussuomalaiset katsoimme jo tuossa keväällä kun äänestytimme tästä että että kun maakuntahallitus antaa sieltä jonkun viestin että he suostuvat tähän tasoitusperusteeseen niin katsoimme että nyt olisi meidän aika antaa täältä viesti että mepä emme suostu ei tämä voi mennä niin että toinen sanelee lopputuloksen ja sitten muut vain kumileimasimena sen leimaavat kysymys on nimenomaan tästä ja ja hallituksen puolesta minun mielestäni täysin selkeästi ilmaistiin se että koska sote haluttiin viedä maaliin ja siitä tuli ahvenanmaalle kuluja ja se piti kompensoida niin lähdettiin sitten tämmöiseen ylikompensaatioon noin neljäntoista miljoonan kompensaatioon hallituksen ja valtiovarainministeriön omien laskelmien mukaan eli tässä pitää nyt erottaa erottaa kaksi kaksi eri asiaa ja jos jos edustaja löfström haluaa verrata maakuntia ja kuntia niin niin voidaan sitten verrata maakuntaa vaikka suomen valtioon olemme erittäin velkaisia eli ihan miten vaan hyvä että te myönnätte sen että siellä ollaan velattomia ja ollaan ehkä totuttukin siihen hyviä ja huonoja aikoja jos me kerran olemme samaa valtakuntaa pitää jakaa meillä ei pitäisi olla alueita jotka ovat paremmassa asemassa kuin muut